Heitä syytetään yllytyksestä ja osallisuudesta hallituksen kaatamiseen voimakeinoin, vaikka todellisuudessa heidän konkreettiset rikkeensä ovat lääkärin etiikan seuraaminen ja haavoittuneiden mielenosoittajien hoitaminen.

Bahrainin tulisi kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja sallia avoin dialogi, mikä voisi auttaa tarvittaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.